Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, haluan palata lyhyesti vielä vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin nimenomaan kuluttajien kannalta.

Voisitteko kertoa etukäteen, millaisin konkreettisin toimenpitein komissio aikoo lisätä jäsenvaltioiden kuluttajien tietämystä vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä?